Vähemmälle huomiolle ovat jääneet EUn ja Venäjän väliset neuvottelut uudesta kumppanuus ja yhteistyösopimuksesta.

Eurooppa ja Venäjä ovat henkisen kulttuurin ohella toisistaan riippuvaisia kauppakumppaneita erityisesti, kun on kyse raaka aineista ja energialähteistä. Sopimusneuvotteluissa EU peräänkuuluttaa jo mantraksi muodostunutta vaatimusta ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen yleismaailmallisista arvoista. Pragmaattinen näkemys on, että yhteistyö Venäjän kanssa on välttämätöntä. Euroopan on kuitenkin syytä olla kriittinen kansalaisyhteiskunnan tylystä kohtelusta Venäjällä, tosin raaka realismi astuu voimaan viimeistään sitten, kun talvipakkaset muistuttavat meitä kaikkia, kuinka riippuvaisia me olemme venäläisestä energiasta.